Toivon, että se on merkittävä lisä poliittisen keskustelun herättäjänä. Kaikki aloitteet eivät ehkä saa taakseen riittävää kannatusta, mutta ne voivat tuoda uusia näkökulmia keskusteluun. Parlamentti on halunnut tehdä kansalaisaloitteesta mahdollisimman helppokäyttöisen, ja tässä se on pääpiirteissään onnistunutkin. Erityisen iloinen olen siitä, että komission ja parlamentin on järjestettävä julkinen kuuleminen, kun miljoona allekirjoitusta on koossa.

Samalla komission on perusteltava mahdollinen kielteinen kantansa allekirjoittajille, ja perusteellisesti. Arvoisa puhemies, olisin halunnut, että tämän kansalaisaloitteen olisivat voineet allekirjoittaa kansalaisten lisäksi myös kussakin maassa asuvat ihmiset, mutta tähän ei riittänyt kannatusta. Kansalaisaloitteen merkitys nähdään vasta, kun se astuu voimaan. Toivon, että se tulee herättämään aikanaan laajempaa keskustelua EU asioista kuin, mitä tänä päivänä on tapahtunut.